Sen takia, että Euroopan unionin keskeisiin periaatteisiin kuuluu se, että lainsäädäntö tehdään, sitä valmistellaan ja toteutetaan normaalissa yhteisömenettelyssä, joka takaa avoimuuden ja demokraattisen prosessin. Jos poliittisista syistä on jouduttu menemään siihen, että jäsenvaltiot periaatteessa etenevät epätahtisesti, on äärimmäisen tärkeää, että saamme toteutuksen normaaliin yhteisölainsäädäntöön.

Tätä kautta voimme toteuttaa aivan normaalissa lainsäädäntömenettelyssä sen, mitä jäsenvaltiot haluavat.